Se tietää valtavaa taakkaa kansantalouksille. Velkaa ei kuitenkaan pidä mystifioida.

Tässä suhteessa esimerkiksi köyhyyden poistaminen on yhteiskunnalle erittäin tuottoisa investointi samoin kuin nuorisotyöttömyyden vähentäminen.

Leikataan koulutuksesta, ikääntyvien ihmisten työllistämisestä, vammaisten työllistämisestä ja niin edelleen. Se ei ole fiksua eikä älykästä.

Enemmän Eurooppaa tarkoittaa tiettyä juurihoitoa, että jäsenvaltiot velvoitetaan toteuttamaan niitä tavoitteita, joita tässä EU 2020 strategiassa esitetään.